Maatalousvaliokunnan valmistelijana tahdon alleviivata ruoka ja luonnonvaraklusterin merkitystä. On hienoa, että parlamentin kannassa on nyt myös sana maatalous, sillä kestäviä ruokajärjestelmiä ei ole ilman välitöntä maatalouskytköstä. Kymmenen miljardin euron panostus on ehdottoman tärkeä, koska meidän on pidettävä huolta myös ruokajärjestelmämme kestävyydestä. Tätä rahoitusta ei missään nimessä pidä myöskään leikata. Nykyinen järjestelmä ei riitä tuottamaan ruokaa maailman kasvavalle väestölle, ja ilmastomuutoksen edetessä olemme joutuneet uusien haasteiden eteen, joiden ratkaiseminen edellyttää nyt innovaatioita ja tutkimusta. Maatalous on sektori, joka antaa paljon vastauksia ja ratkaisuja näihin ongelmiin.